Itse allekirjoitin päätöslauselman, mutta en osaa sitä pitää kaikkein kiireellisimpänä. On surullista, että arabikeväästä on tullut joillekin, joissakin maissa ihmisoikeuksien takatalvi, ja henkilökohtaisesti ymmärrän Arabiemiraattien johdon huolen esimerkiksi Egyptin tapahtumista.

Egyptin ihmisoikeusryhmät ovat ilmaisseet huolensa uuden perutuslain piirteistä, koska siinä heikennetään naisten oikeuksia, siinä jätetään epäselväksi, ketä šaria koskee ja ketä ei.